Arvoisa puhemies, digitalisaatio samoin kuin erityisesti nyt puheena olevat vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät tarjoavat todella hienoja mahdollisuuksia luoda jatkossa entistä turvallisempaa, tehokkaampaa, sujuvampaa ja puhtaampaa liikennettä.

Mielestäni on erittäin hyvä, että valitsimme tähän teknologianeutraalin lähestymistavan, koska meidän täytyy huomioida, että ajoneuvokanta uudistuu erittäin hitaasti ja että vielä pitkään tulemme olemaan tilanteessa, jolloin meillä on liikenteessä nykyisiä ajoneuvoja, verkottuneita ajoneuvoja ja mahdollisesti kokonaan itseohjautuvia ajoneuvoja ja näiden kaikkien pitää pystyä

Eli meidän täytyy ottaa lähestymistapa, jossa kaikki teknologiat pystyvät toimimaan yhteen.

Tänä päivänä ajoneuvot keräävät erittäin paljon dataa, joka on arvokasta. Olen tyytyväinen, että päädyimme siihen, että komissiolta halutaan ehdotus tämän vuoden loppuun mennessä siitä, millä ehdoin tuota dataa pääsevät myös muut käyttämään ja luomaan näin innovaatioita.